Jälleen kerran viranomaiset ovat istuneet tiedon päällä, eikä tieto ole kulkenut toivotulla tavalla jäsenvaltioiden välillä.

Frankfurtin veroviraston entinen johtaja, verolakimies Hanno Berger, palkattiin pankkimaailman puolelle monimutkaisia osinkokikkailumalleja kehittämään. Bergerin näkemyksen mukaan aggressiivinenkin osinkojen pesu on ollut laillista. On vaikea käsittää, miten esimerkiksi järjestelyt, joissa useat henkilöt hakevat samaa veronpalautusta, vaikka veroa ei ole maksettu edes yhteen kertaan, ovat voineet joissain maissa olla laillisia.